Arvoisa puhemies, Sam Rainsyn kohtelu on jäävuoren huippu siitä autoritaarisesta hallinnosta, jolla Kambodžan hallitseva puolue käyttää poliittisesti alistettua tuomioistuinta kaiken hallituksenvastaisen kritiikin hiljentämiseen. Päämääränään tällä hallituksella on tietenkin kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen ja yksipuoluejärjestelmään ajautuminen. Tästä kertoo myös Rainsyn saama tuomio, jolla pyritään estämään hänen osallistumisensa vuoden 2013 vaaleihin. Kuten täällä on jo todettu, EU on Kambodžan suurin yksittäinen tuenantaja ja siksi on merkittävää, että emme tässä päätöslauselmassa tyydy vain tuomitsemaan maassa tapahtuvia lukuisia ihmisoikeusloukkauksia, asianmukaisen toimivan oikeuslaitoksen puuttumista ja asevoimien politisoitumista, vaan selkeästi muistutamme EUn ja Kambodžan välisestä yhteistyösopimuksesta ja sen ensimmäisestä artiklasta, jossa edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kansalaisvapauksien jatkuvasta loukkaamisesta on oltava seurauksensa ja EUn on asetettava rahoitustuen jatkumisen ehdoksi ihmisoikeustilanteen selkeä parantuminen.